Se myös ottaa huomioon veden tuhlauksen ja kehottaa jäsenmaita parempiin toimenpiteisiin.

Ensinnäkin joidenkin arvioiden mukaan jopa 40 prosenttia juomavedestä hukkuu jakelujärjestelmiin, ja tämä on sekä ympäristöllisesti, taloudellisesti että vedenkäyttäjien kannalta kestämätön tilanne. Tälle olisi ollut asetettava tiukemmat vaatimustasot jatkossa, ja ainakin kuluttajien pitäisi saada tietää vesilaskussaan, kuinka suuri osa heidän maksamastaan maksusta on valutettu hukkaan. Toiseksi täällä jo aiemminkin mainitut uudet haasteet juomaveden laadulle olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon.

Nyt on viimeinen hetki ottaa oikeasti ohjat käsiin ja tehdä sellaisia yhteisiä eurooppalaisia päätöksiä, jotka takaavat myös ympäristöstä puhtaat juomavesilähteet, tehokkaan vedenkäytön jakelun ja käytön ja kyllä meidän eurooppalainen vastuu on pitää myös huolta niin uusista kuin olemassa olevista riskeistä vaikkapa vesiputkistoissa. Tämän on oltava EU tason, ei yksin jäsenmaiden, päätettävissä ja arvioitavissa oleva asia.